Arvoisa puhemies, työvoiman vapaa liikkuvuus on tärkeä perusperiaate.

Asumisperusteisen järjestelmän periaate on myöntää sosiaaliturvaetuuksia maassa asuville, ja siihen perustuvat sosiaaliturvaoikeudet ovat muun muassa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa erittäin laajat muihin EU maihin verrattuna, joilla vakuutusperusteinen järjestelmä rajaa nämä oikeudet lähinnä työttömyys ja eläketurvaan. Kun työvoima liikkuu maasta toiseen, tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että terveyspalveluita tulee järjestää samoin asiakasmaksuin ja ehdoin samassa laajuudessa kuin kunnan vakinaisille asukkaille, vaikka työntekijät työskentelisivät maassa vain neljän kuukauden ajan.

Minun mielestäni on tärkeää, että nämä sosiaaliturvakoordinointiasiat selvitetään, koska tämä ruokkii muuten rasistista keskustelua.